Tänä päivänä elintarviketurvallisuus on paremmalla tasolla kuin koskaan aiemmin esimerkiksi ihmiset sairastuvat ruokamyrkytyksiin yhä harvemmin mutta kuitenkin kuluttajien luottamus elintarvikeketjun merkintöihin on erittäin heikko. Elintarvikkeitahan myydään nimenomaan mielikuvilla puhtaudesta, alkuperästä, tuotantotavasta, ja siksi niitä väärentämällä pyritään hankkimaan taloudellista hyötyä. Vaikka EU asetuksella on säädetty pakkausmerkinnöistä ja siitä, että ne eivät saa johtaa kuluttajia harhaan, käytännössä tämän säännöksen soveltaminen vaihtelee kuitenkin huomattavasti maasta toiseen ja samoin tarkastusten tiheys. Valvonnan tulisikin siis koskea terveyden ja turvallisuuden lisäksi myös elintarvikepetoksia, ja mietinnössä aivan oikein vaaditaan sille yhtenäistä määritelmää.